arvoisa tasavallan presidentti

lähes päivälleen sata vuotta sitten torstaina kuudes kahdettatoista tuhatyhdeksänsataaseitsemäntoista eduskunta hyväksyi suomen itsenäisyysjulistuksen itsenäisyys näytti niin epävarmalta että seuraavan päivän sanomalehdissä tapahtuneesta oli vain pieniä otsikoita ja korkeintaan kahden palstan lyhyitä uutisia lähes yhtä suurella kirjoitettiin eräästä sattumasta joka oli tapahtunut samana päivänä toijalassa tuohon aikaan moni köyhän perheen lapsi joutui jättämään koulunsa kesken koska vanhemmilla

on katsoa eteenpäin emme kehitä suomea menneelle ajalle vaan tulevalle tämän päivän lapsille ja nuorille niillekin jotka eivät ole vielä edes syntyneet sitä alleviivaa myös tänään tehtävä juhlapäätös edessä oleva suomi näyttää taas hitusen paremmalta talous kasvaa ja työllisyys paranee suomi nousee taas mutta kaikilla ei mene vielä hyvin maassamme on myös paljon vastakkainasettelua erilaisia kuplia ääripäitä köyhyyttäkin kallion viisaat sanat ovat edelleen ajankohtaisia suomea ei saa päästää jakautumaan kahtia ei revitä vaan rakennetaan pidetään huolta itsestämme ja toisistamme myös heikompiosaisista ja pidetään huolta tästä upeasta isänmaastamme rakennetaan lapsillemme yhä parempi suomi ja katsotaan eteenpäin keskustan eduskuntaryhmän puolesta toivotan teille kaikille hyvää suomen itsenäisyyden juhlapäivää yhdessä tillsammans

arvoisa rouva puhemies kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä onnittelee sata vuotiasta suomea suomi tarkoittaa meille jokaiselle hieman erilaisia asioita tämä on tuhansien järvien hiljaisten erämaiden maailman parhaan koulutuksen hitaiden hämäläisten naisten oikeuksien ja tasa arvoisten mahdollisuuksien maa suomesta ja suomalaisuudesta ei ole olemassa yhtä oikeaa vaan yli viisi miljoonaa erilaista sävyä vapaus ja demokratia tekevät suomesta suomen sata vuotta sitten suomalaiset ottivat tulevaisuutensa omiin käsiinsä ja toteuttivat vuosisataisen vapaudenkaipuun näistä vapaan suomen ensi ajoista on kuljettu pitkä matka itsenäisyytemme ei ollut itsestäänselvyys meitä edeltävät sukupolvet maksoivat vapaudestamme kovan hinnan kunnioituksemme on suuri ja olemme ikuisesti kiitollisia sekä onnellisia siitä että he eivät antaneet periksi vapaan isänmaan puolustamisessa päivälleen viisikymmentä vuotta sitten eduskunta piti juhlaistunnon itsenäisen suomen viisikymmentä vuotisjuhlan kunniaksi kokoomuksen eduskuntaryhmän silloinen puheenjohtaja kansanedustaja professori olavi lähteenmäki totesi silloin näin käsiteltävänä olevan sääntöehdotuksen otsikossa on mielestäni kaksi merkittävää sanaa suomen itsenäisyys meillä on syytä muistaa mitä kaikkea näihin sanoihin sisältyy kun hetken kuluttua vahvistamme rahaston säännöt ajattelemme silloin kiitollisina mitä saimme viisikymmentä vuotta sitten ja mihin se velvoittaa samalla katsomme luottavaisina tulevaisuuteen näihin sanoihin voi yhtyä tässä viisikymmentä vuotta myöhemmin pidettävässä juhlaistunnossa ajatelkaamme kiitollisina mitä saimme sata vuotta sitten ja mihin suomen itsenäisyys meitä tulevaisuudessa velvoittaa vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäseitsemän tehty päätös itsenäisyyden juhlarahasto sitrasta on ollut isänmaalle arvokas tulevaisuuteen tulevaisuuteen katsova panostus sitra on pystynyt kurkottamaan tulevaan olemaan aina askeleen edellä eduskunnan sata vuotislahja itsenäiselle suomelle on panostus itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöön säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia yhdenvertaisuutta sekä hyvää tulevaisuutta säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta lastemme hyvinvointi ratkaisee itsenäisen suomen tulevaisuuden kokoomuksen eduskuntaryhmä uskoo siihen että panostaminen tulee olemaan yhtä kauaskantoinen päätös kuin aikanaan sitran perustaminen oli arvoisa puhemies toivotan vielä lopuksi onnea itsenäiselle sata vuotiaalle suomelle olkoon tulevaisuutesi vähintään yhtä kirkas kuin historiamme

arvoisa

linnan kuvaukset uppoavat syvälle suomalaiseen sydämeen suomi on rakennettu kovalla työllä jokainen sukupolvi on halunnut antaa seuraavalle paremmat elämän edellytykset kuin on itse saanut vaikeuksista huolimatta tässä maassa on ollut hyvä elää venäjän vallan aikana suomi kehittyi kohti itsenäistä valtiota mutta haki pitkään sisäistä eheyttään ja identiteettiään jussin ja alman aikaan tuhatkahdeksansataa luvun lopulla suomen itsenäisyyden kukoistus oli vasta puhkeamassa kuorestaan mutta katse oli vahvasti tulevaisuudessa moni kohtalonhetki ja historian kipupiste olivat vielä mutta haasteet oltiin valmiita kohtaamaan kansallinen yhteenkuuluvuus ja usko tulevaisuuteen ovat niitä voimia joiden avulla sisukas suomi on ponnistellut läpi vaikeiden aikojen ja noussut lähes kaikilla mittareilla maailman parhaiden maiden joukkoon arvoisa puhemies suomi elää ja hengittää muuttuvan maailman sykkeestä yhä kasvava keskinäisriippuvuus ja teknologian kehitys haastavat meidät aktiivisempaan vuorovaikutukseen toistemme ja ympäröivän maailman kanssa on rakennettava siltoja ei muureja voimme olla peili maailmalle kasvattaa ehjiä lapsia pitää huolta heikoimmista vaalia yhdenvertaisuutta sekä suojella mittaamattoman arvokasta luontoamme luoda hyvää tulevaisuutta josta muu maailma ottaa mallia suomen menestystarina tarina siitä miten kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa tästä on syntynyt luottamus siihen että olemme samassa veneessä moni asia on historian saatossa muuttunut mutta vahvuuksiamme meidän on tarkasti vaalittava jotta voimme olla jatkossakin ylpeitä rakkaasta isänmaastamme lastemme on voitava elää ympäristössä jossa jokainen on arvokas jossa ei esiinny vihapuhetta eikä kiusaamista erilaisuuden takia jossa jokainen voi oppia ja sivistyä jossa ihmiset kunnioittavat toinen toistaan tarvitsemme rohkeutta ja kaukokatseisuutta tarvitsemme ratkaisuja jotka aidosti pitävät suomen yhdessä ja kaikki mukana tässä meillä päättäjillä on aivan erityinen vastuu tänäänkin

sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä iloitsee ja tukee tänään tehtävää juhlapäätöstä lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

arvoisa puhemies

suomi on jo nuoruudessaan ollut edelläkävijä sukupuolten tasa arvon edistämisessä ylpeinä muistamme että suomi oli maailman ensimmäinen maa joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet tätä tasa arvon perintöä meidän tulee kansakuntana vaalia ja viedä eteenpäin paljon on saavutettu mutta työtä on vielä tehtävänä tasa arvon ohella yksi maamme kulmakivistä on toimiva demokratia siitä meidän on syytä olla ylpeitä elävä esimerkki toimivasta demokratiasta on suomen sata vuotisjuhlavuonna perustettu sininen tulevaisuus puolue nimemme mukaisesti me katsomme eteenpäin ja haluamme uudistaa suomea tulevien polvien hyvinvointi oli lähtökohtana kaikkien eduskuntaryhmien yhteisessä lakialoitteessa jolla tuetaan lapsia ja ja lapsiperheitä viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla juhlavuoden lastensäätiön kautta tavoite on että syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vähennetään mitä paremman alun lapset elämälleen saavat sitä vahvempi ja yhtenäisempi suomi on seuraavankin sadan vuoden päästä arvoisa puhemies työ suomen eteen jatkuu mutta tänään on juhlan aika onnittelut sata vuotiaalle isänmaalle

arvoisa rouva puhemies

sata vuotiaan suomen tarina on ihmeellinen olemme karussa pohjolassa idän ja lännen välissä nähneet ja kokeneet paljon itsenäisyys sata vuotta sitten ei ollut itsestäänselvyys ei myöskään sen säilyminen neljässä sodassa jotka koimme itsenäisyyden alkutaipaleella jolloin koti vapautemme uskoa ja isänmaa olivat vaarassa arvostimme sitä mitä meillä oli ja se sai meidät yhdessä toimimaan moni uhrasi henkensä sodasta selvinneet veteraanit ja kotirintaman väki rakensivat ja uudistivat maan ja olihan siellä myös suomenhevonen he rakensivat rintamamiestalot raivasivat pellot hoitivat suomen metsät kuntoon ja tuottaviksi laittoivat kosket joet ja järvet liikkeeseen ja puut uittoon sieltä pikkuhiljaa syntyi ahkeroivien käsien voimalla raskasta teollisuutta työpaikkoja osaamista menestystä ja hyvinvoinnin kasvua nöyrinä tunnustamme että ilman varjelusta ilman uhrauksia ja ilman työtä emme olisi nyt tässä kiitos että rakensitte meille suomea sotiemme veteraanit emme saa unohtaa historiaamme luomme katseemme tulevaisuuteen suomen lapset ja nuoret ovat maamme tulevaisuus maamme vahvuus ja menestys myös jatkossa on riippuvainen uusien sukupolvien työstä nuorilta kysyttiin mikä on heidän näkemyksensä tulevaisuudesta työllisyyden näkymät ja halu vaikuttaa omaan elämänpiiriinsä ja yhteiskuntaan he vastasivat hienoa että nuorilla on halu tarttua asioihin tehdään kaikkemme että maamme tarjoaa lapsillemme ja nuorillemme koulutusta työtä mahdollisuuksia ja uskoa tulevaisuuteen annetaan heille tukea ja läsnäoloa kuullaan ja nähdään heidät kodeista kaikki lähtee arvoisa puhemies perussuomalaiset toivovat että eduskunnan lahja sata vuotiaalle suomelle eli itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö tukee tekemänsä työn kautta lastemme ja nuortemme kasvua tasapainoisiksi aikuisiksi säätiön syntymäpäivälahjana saamat varat antavat meille luvan odottaa säätiön tekemältä työltä vaikuttavia tuloksia tällä saralla toivottakaamme rakkaalle isänmaallemme paljon onnea ja valoisaa tulevaisuutta puolustakaamme tätä tuhansien järvien ja metsien maata sen puhdasta luontoa ja kansaa pitäkäämme suomenmaasta hyvää huolta rakentakaamme sitä yhdessä sillä on olemassa vain yksi suomi ja se on tällä hetkellä meidän mutta me jätämme sen tuleville sukupolville hyvää itsenäisyyspäivää kaikille

arvoisa rouva puhemies ärade fru talman

olemme aina tienneet että pieni maa nousee osaamisella sen vuoksi tähän maahan on rakennettu oppivelvollisuus ja peruskoulu kaikkien lasten päivähoito oikeus ja korkeakoulujärjestelmä panostukset koulutukseen ovat nostaneet suomalaiset nuoret kansainvälisten vertailujen kärkeen kaikki eivät kuitenkaan pärjää yhtä hyvin nuorten syrjäytyminen opintojen keskeyttäminen ja koulutuksen periytymisen voimistuminen voimistuminen ovat nousseet jaetuksi huolenaiheeksi oppimiserot sukupuolten alueiden ja kotitaustan välillä ovat kasvussa yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimmista ylpeydenaiheista on koulutuksen tasa arvo siitä kiinnipitäminen arvoisat kansanedustajat on suomen seuraavan sadan vuoden kannalta meidän tärkeimpiä tehtäviämme

arvoisa rouva puhemies

joilla menee huonommin on oikeus ihmisarvoiseen elämään että yhteiset turvaverkot suojaavat meitä silloin kun tielle osuu kuoppia ja elämä yllättää että riippumatta elämälle saaduista lähtökohdista jokaisesta pidetään huolta hyvinvointivaltio ansaitsee tulla puolustetuksi seuraavankin sadan vuoden ajan hyvinvoinnin puolustaminen tarkoittaa sitä että panostamme kasvatukseen ja koulutukseen että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen se tarkoittaa sitä että varmistamme laadukkaan sosiaali ja terveydenhuollon kaikille suomalaisille hyvinvoinnin puolustaminen tarkoittaa lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukemista neuvoloissa kodeissa ja työpaikoilla se tarkoittaa että autamme kaikenlaisia perheitä pärjäämään elämän haasteissa haasteissa että arvostamme täysimääräisesti opettajien varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja muiden lastemme kanssa työskentelevien mittaamattoman arvokasta työtä että takaamme lastensuojelun resurssit ja kyvyn auttaa silloin kun perheillä ei mene hyvin hyvinvointivaltion puolustaminen tarkoittaa eriarvoistumisen ja lapsiköyhyyden vastustamista ehdoitta arvoisa puhemies lapset ovat tulevaisuus on oikein että eduskunta kunnioittaa suomea tukemalla lasten hyvinvointia itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö tuottaa lasten aseman edistämiseksi tutkimusta kouluttaa ja jakaa tietoa neuvoo tukee ja kehittää lasten hyvinvointia tukevia palveluja lapset lapsiperheet ja lasten kanssa työskentelevät ansaitsevat täysimääräisen tukemme siksi panostus tätä varten perustettuun säätiöön on oikea valinta arvoisa puhemies on hienoa että pääsimme itsenäisyyden juhlavuonna palaamaan tähän saliin jota koristaa tuossa takana komeileva wäinö aaltosen veistossarja keskimmäisessä tulevaisuus nimisessä veistoksessa äitinsä sylissä oleva lapsi katsoo meihin kansanedustajiin ja muistuttaa työmme merkityksestä ja vastuustamme tuleville sukupolville olkoon se meille muistutuksena työpäivästä toiseen että tekemillämme päätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen rakennetaan lapsillemme tulevaisuus jossa jokainen saa pärjätä annetaan lapsillemme suomi ja maailma jossa jokaisen on hyvä elää vasemmistoliiton eduskuntaryhmä onnittelee

presidentti ståhlbergin aikaan oli samoin kuin on nyt meidän syytä puolustaa avointa oikeusvaltiota suomi on maa joka voi olla ylpeä historiastaan kulttuuristaan ja kaksikielisyydestään ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa nähdä suomen sivistysvaltiona jolla on varaa avarakatseisuuteen

emme saa käpertyä itseemme vaan meidän pitää olla kaikkia kansalaisia ja kansalaisryhmiä kunnioittava maa suomea tarvitaan sillanrakentajan roolissa pohjolassa itämeren alueella euroopassa ja maailmanlaajuisesti kehitys on nopeaa ja meidän on jatkettava panostuksia hyvään kouluun ja koulutukseen pysyäksemme vauhdissa mukana tarvitsemme enemmän naisten ja miesten välistä tasa arvoa myös työuriin tarvitsemme myös sellaisen ilmapiirin joka kannustaa edistykseen ilmapiirin joka kaikissa tilanteissa on inhimillinen osallistava myös demokratian tulevaisuuden kannalta toisista välittäminen on tärkeää ketään ei jätetä ulkopuolelle olipa hän sitten vanha tai nuori eduskunnan juhlapäätöksessä panostetaan lapsiin ja nuoriin ulkopuolisuus on voitava havaita ja sitä on torjuttava ajoissa ennalta ehkäisevin toimenpitein nöyrän kiitollisina saamme muistaa kaikkia niitä jotka olivat mukana rakentamassa suomea jota nyt juhlimme

arvoisa puhemies sata vuotta itsenäisyyttä vapautta ja vakaata kansanvaltaa on kunnioitettava aika meidän on tärkeää yhdessä tillsammans pysähtyä muistamaan ja kunnioittamaan sitä kuinka isovanhempamme isovanhempamme taistelivat vapaudesta ja rakensivat maamme hyvinvointia rukoilivat ja tekivät työtä vapauden hinta on ollut suuri niin etu kuin kotirintamillakin

uskomme että ahkeruus välittävä yhteisöllisyys ja lähimmäisyys ovat kansakuntamme voimavara myös tulevaisuudessa tahdomme rakentaa suomesta inhimillistä oikeudenmukaista perheystävällistä ja yritteliästä lähimmäisyhteiskuntaa puolustamme heikompiosaisten kansalaisten asemaa arvostamme suomen kulttuurisia erityispiirteitä isänmaanrakkautta ja vaalimme suomen kansallista itsemääräämisoikeutta kansainvälistyvässä maailmassa

arvoisa puhemies maamme kallisarvoisinta ovat lapset ja nuoret eduskuntaryhmät ovat tehneet heidän hyvinvointiaan ja yhdenvertaista kehitystään tukevan juhlapäätöksen rakennamme rohkeasti tulevaisuutta pitämällä hyvin huolta kasvavasta sukupolvesta tahdomme antaa heille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää lahjojaan kouluttautumalla ja harrastamalla luottamus on voitettava sukupolvi kerrallaan on tärkeää että meistä jokainen kokee olevansa arvokas ja kaikki pysyvät kehityksessä mukana tarvitsemme arvojohtajuutta nöyryyttä ja viisautta jotta kykenemme vaalimaan kansallista eheyttä f e sillanpää on viisaasti todennut meidän on rakastettava isänmaatamme siten että kunnioitamme jokaisen kansalaisen osuutta siihen vahvalle vahvalle kristilliselle arvoperustalle rakennettu yhteiskunta menestyy myös seuraavat sata vuotta näiden samojen arvojen varassa arvoisa puhemies kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta toivotan isänmaalle sen päättäjille ja jokaiselle kansalaiselle hyvää itsenäisyyden juhlaa ja jumalan siunausta

hyvät edustajakollegat arvoisat kutsuvieraat